On tärkeää, että sopimukseen ollaan saamassa sitova yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva lauseke.

Sitovuus tarkoittaa sitä, että sopimus voidaan keskeyttää, mikäli ehtoja ei täytetä. Erillisen riitojenselvitysmekanismin perustaminen hyödyttää mielestäni vain lakimiehiä.